Arvoisa puhemies, kannan huolta uskonnonvapaudesta Turkissa Turkin mahdollinen EU jäsenyys edellyttää Kööpenhaminan kaikkien kriteereiden täyttämistä. Viime aikoina halu parantaa maan ihmisoikeus ja uskonnonvapaustilannetta tuntuu vähentyneen maan sisäisten jännitteiden takia.

Jäsenyysneuvottelujen kannalta Turkilta tulee odottaa konkreettisia toimenpiteitä, jotka osoittaisivat sen ymmärtävän ja tunnustavan eurooppalaisen kulttuuriperinnön arvon myös Turkin maaperällä. Siksi Turkin olisi pikaisesti sallittava muun muassa Halkin teologisen seminaarin toiminta ja sen tulisi palauttaa myös kirkkojen omaisuuden suoja.